Arvoisa puhemies, Euroopan parlamenttina haluamme puolustaa jokaisen ihmisen oikeutta puolueettomaan oikeudenkäyntiin ja toisaalta ainakin suurin osa meistä vastustaa kategorisesti kuolemanrangaistusta. Afzal Gurun tapauksessa emme hyväksy niitä tekoja, joista häntä syytettiin eli avunannosta terroriin, mutta kuolemanrangaistus on kuitenkin aina väärä tuomio. Se on jokaisen ihmisen perustavaa laatua olevan perusihmisoikeuden, nimittäin oikeuden elämään, räikeä rikkomus.

Intia on viime vuosina pidättäytynyt kuolemantuomioiden täytäntöönpanosta ja siksi nämä kaksi tapausta nyt muutaman kuukauden sisällä on syytä nostaa esille. Lähes kahdeksan vuoden moratorion jälkeen. Tämä herättää huolta taantumisesta ihmisoikeuskysymyksissä Intiassa.